ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtaja tuomas pöysti on pyytänyt eroa tehtävästään ensimmäinen kymmenettä kaksituhattaviisitoista lukien

eronpyyntöä

ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia käsittelyn pohjana on tarkastusvaliokunnan mietintö yksi

arvoisa

ja tilinpäätösten tiedot ovat keskenään yhdenmukaisia ja ristiriidattomia ja tilinpäätös ja toimintakertomus antavat oikeat ja riittävät tiedot niin tuloksesta kuin taloudellisesta asemastakin valiokunta on mietinnössä perinteiseen tapaan arvioinut myönnettyjä määrärahoja ja niiden käyttöä ja myös toiminnan kuluja ja niiden muutoksia erikseen on syytä sanoa että tarkastusviraston kohdaltahan tällä menettelyllä on sekin merkitys että viraston asema on korostunut voimakkaasti se on saanut paitsi suoraan valtion eri virastojen toiminnan tarkastamiseen liittyviä tehtäviä myös euroopan unionin ja euroalueen kehityksen myötä erittäin tärkeitä talouteen liittyviä tehtäviä joissa se muun muassa arvioi valtiontalouden rakenteellista alijäämää ja antaa siitä vahvan mielipiteensä tarkastusvirasto on järjestetty eduskunnan yhteyteen jotta sen riippumattomuus voidaan turvata ja tältä kannalta katsoen eduskunnan tapa seurata viraston toimintaa tapahtuu tilintarkastajien kautta ja sitten tarkastusvaliokunnan kautta tässä mielessä tällä käsittelyllä ja eduskunnan arvioinnilla on tietysti aito merkitys koska muuta virallista arviota tarkastusvirastosta ei tehdä tässä valiokunnan mietinnössä on sitten erikseen ulkopoliittisen instituutin osalta kiinnitetty huomiota siihen että valtionhallinnon isot kehityshankkeet ovat näiden pienten toimijoiden kuten ulkopoliittisen instituutin kohdalta osoittautuneet ongelmallisiksi valtion talous ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus joka tuottaa talous ja henkilöstöpalvelut virastoille ja laitoksille ja rahastoille on istunut aika huonosti tällaisten pienten yksiköiden kuin ulkopoliittisen instituutin toimintaan tarkastusvaliokunnalle on selvinnyt tilintarkastajien työn kautta ja myös suorassa kuulemisessa että tässä taloushallinnon palvelun laadussa on huomattavia ongelmia jotka nyt sitten tähän vuoteen tultaessa ovat asteittain kylläkin parantuneet ulkopoliittinen instituutti on tänä keväänä tehnyt päätöksen että se ei liity mukaan tähän valtionhallinnon kieku hankkeeseen joka on valtion yhteinen talous ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmä eduskuntakinhan on tässä mukana mutta samanlaisia ongelmia on ollut myös eduskunnan päässä syynä on että käyttöönotto on ollut raskasta ja aika iso työmäärä on aiheutunut tästä ja korkeat käyttökustannukset noin kuusikymmentätuhatta euroa vuodessa

on mietinnössään pitänyt tärkeänä sitä että kun valtio ottaa näitä yhtenäisiä järjestelmiä käyttöön siirtymävaiheisiin tulisi satsata jotta ne eivät olisi niin rankkoja ja pulmallisia kuin ne ovat esimerkiksi upin tapauksessa osoittautuneet olevan samaten olisi tarve arvioida sitä onko ylipäänsä pienten yksiköiden kannalta tarve olla mukana esimerkiksi näissä valtion yhteisissä talous ja henkilöstöhallinnon prosesseissa jos riskinä on että todellinen valtiolle tuleva kuluerä saattaa olla nouseva tarkastusvaliokunnalla muilta osin ei ole suuria havaintoja eikä huomauttamisia ja sitten itse varsinainen mietintöehdotus on se että eduskunnalla ei ole huomauttamista näiden kahden instituution toiminnan osalta kiitoksia

ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen viides asia käsittelyn pohjana on tarkastusvaliokunnan mietintö

ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kuudes asia käsittelyn pohjana on tarkastusvaliokunnan mietintö kolme

arvoisa rouva puhemies tarkastusvaliokunta on käsitellyt eduskunnan tilintarkastuskertomuksen vuodelta kaksituhattaneljätoista viime vuonnahan määrärahoja oli kaiken kaikkiaan eduskunnalle myönnetty satakolmekymmentäkahdeksan miljoonaa ja näistä käytettiin satakaksikymmentäkahdeksan pilkku yhdeksän miljoonaa

myös eduskunnan peruskorjaukseen oli käytettävissä kolmekymmentäyksi miljoonaa mistä käytettiin miljoonaa varsinaiset toimintamenot olivat viime vuonna kahdeksankymmentäkuusi miljoonaa eduskunnan tarkastusvaliokunta on lausunnossaan kiinnittänyt eräisiin asioihin huomiota se on pitänyt tärkeänä että eduskunta jatkaa tiukan taloudenpidon linjaa jatkossakin tulee kiinnittää huomiota työtapojen kehittämiseen ja organisaatiouudistusten mahdollisuuksiin valiokunta on niin ikään pitänyt myös tärkeänä että eduskunnan peruskorjauksen kustannukset pysyvät hallinnassa ja korjaus pysyy aikataulussa arviot peruskorjauksen kustannuksista ovat hankkeen laajentuessa kasvaneet merkittävästi valiokunta kiinnittää huomiota myös kansanedustajien avustajajärjestelmän toimivuuteen

eräitä yksittäisiä ristiriitoja jotka ovat yksittäistapauksissa johtaneet oikeusprosessiinkin niin sanotun ryhmäkanslian mallin käyttöönoton osalta toistaiseksi malliin on siirtynyt yksi kolmasosa kansanedustajista malliin liittyminen on ollut vapaaehtoista valiokunta pitää perusteltuna että avustajajärjestelmän toimivuuteen tehdään siihen liittyvien riskien arviointi eduskunta siirtyi vuoden kaksituhattaviisitoista alusta valtion talous ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen palkeiden asiakkaaksi valiokunta on huolestunut kuulemisessa esitetyistä laskelmista joiden mukaan palkeiden asiakkaana eduskunnan menot talous ja henkilöstöhallinnon tehtävien hoidossa tulevat olemaan suuremmat kuin sen toteuttaminen itse ja edelleen asiakkuudesta ei lähitulevaisuudessakaan tulisi syntymään eduskunnalle säästöjä mikä olisi ollut tärkeä tavoite valiokunta tulee seuraamaan palkeet asiakkuuden vaikutuksia muun muassa säästöjen syntymisen ja palvelujen laadun kehittämisen osalta arvoisa puhemies kaiken kaikkiaan valiokunta toteaa lopuksi että eduskunnan tilintarkastajien lausunnon mukaan tilinpäätös ja toimintakertomus antavat suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot eduskunnan toiminnan tuloksesta ja toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia

arvoisa puhemies on erinomainen asia että eduskunnan tilintarkastajat ovat ottaneet katsottavakseen myöskin palkeisiin meidän valtion ja henkilöhallinnon palvelukeskukseen siirtymisen siltä osin on varmasti myös syytä seurata sitä kuinka paljon syntyy välillisesti hallinnollisia tehtäviä meidän henkilökunnalle laskea palkeiden kustannukset ja siihen myöskin välilliset kustannukset usein nimittäin näissä tilanteissa syntyy sellainen ongelma että sieltä siirtyy kustannuksia mutta sitten monesti tehtäviä jääkin tehtäväksi sinne originaaliyksikköön tai joissain tapauksissa tehtävät saattavat jopa lisääntyä välillisesti meidän virkamiesten arkipäivän sisällä toivon että tätä tullaan seuraamaan tarkasti seuraavan vuoden aikana